Tilanne tuli jälleen kerran kansainvälisen yhteisön tietouteen, kun Esmail Amil Enogin ruumis löytyi muutama kuukausi hänen katoamisensa jälkeen. Enogin raajoja oli irrotettu, ja epäillään, että hänet oli murhattu moottorisahalla. Enog oli yksi Maguindanaon joukkomurhan tärkeimmistä todistajista ja jo kolmas murhan uhri. Satoja valtion tai armeijan teettämiä poliittisia murhia on raportoitu viime vuosina.

Jonkin aikaa kansainvälinen yhteisö iloitsi Filippiinien ihmisoikeustilanteen parantumisesta, mutta nyt on taas osoitettu, että kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön allekirjoittanut Filippiinit ei ole noudattanut sitoumuksiaan.

On hienoa, että EU on toteuttanut ohjelmia yhdessä Filippiinien hallituksen kanssa. Johdon on nyt ymmärrettävä, että kansainvälinen yhteisö ei aio katsoa rankaisemattomuutta läpi sormien.